Joskus kävi sitten niin, että kun me nostimme varsinaisessa ulkoasiainvaliokunnassa esiin jonkin ongelman, sanotaan vaikkapa ongelman Kiinan kanssa käytävässä talousyhteistyössä, niin joku sitten valiokunnassa aina muisti sanoa, että mitä me niitä täällä käsittelemme, meillähän on sitä varten erityinen

Eikä tämä tietenkään ollut tarkoitus, että ihmisoikeuksista tulisi sellainen alue, joka ghettoutuu, siirtyy sivuun, eikä pääse varsinaiselle politiikanagendalle.

Ilman tätä asennetta meidän ei kannata harkita ihmisoikeuksista vastaavan erityisedustajan tehtävän perustamista.